Arvoisa puhemies, riippumattomat ihmisoikeusraportit vuodelta 2012 kertovat sen, että Vietnamin hallitus systemaattisesti hiljentää ilmaisunvapautta, nujertaa järjestäytymistä ja rauhanomaista kokoontumisvapautta sekä vainoaa hallituksen toimintaa arvostelevia, sen epäkohtia paljastavia ja demokratiaa kannattavia tahoja. Poliisi ahdistelee ja uhkailee aktivisteja sekä heidän perheitään, aktivisteja vangitaan pitkiksi ajoiksi ilman mahdollisuutta oikeudelliseen neuvontaan ja perhevierailuihin, ja heitä pahoinpidellään ja kidutetaan, ja ainakin 15 ihmistä on kuollut vankeudessa.

Parlamentti vaatii tässä päätöslauselmassa sitä, että hallituksen tulee välittömästi lopettaa sanan ja ilmaisunvapauden loukkaukset, vapauttaa pidätetyt ja vangitut ihmisoikeusaktivistit sekä lopettaa heidän perheidensä pahoinpitely, ahdistelu ja uhkailu. Heidän tulee myös tehdä lainsäädäntöuudistuksia, ja erityisesti uskonnonvapautta rajoittavia klausuuleja on poistettava laista ja taattava ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden toteutuminen maassa.